Arvoisa puhemies, kollegani, edustaja Sirpa Pietikäinen piti edellä erinomaisen puheenvuoron. Kysymys ei todellakaan ole siitä, ettei Euroopassa olisi päteviä naisia taloudellisiin virkoihin ja Euroopan keskuspankkiin.

Vai onko todella joku, joka voisi aivan vakavissaan väittää, että Euroopan unionin jäsenmaissa ei ole päteviä naisia talousvirkoihin tai Euroopan keskuspankkiin? Haluan todeta, että olen jyrkästi eri mieltä siitä, mitä Sośnierz sanoi.

Mutta minun on samalla todettava, että toisaalta on hyvä, että tuodaan tämä eriävä mielipidekin esille, koska itseasiassa tällainen kannanotto vaikkakaan ei ehkä näin halventavassa mielessä on aika yleistä Euroopassa, muuten naisia olisi esitetty virkoihin ja heitä olisi paljon enemmän, koska pätevyyttä löytyy kysymys on asenteista.